ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudes kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt ryhdytään kolmannen lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset

edustaja tanuksen ehdotus kolme ja edustaja viitasen ehdotus neljä koskevat samaa asiaa joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksi

arvoisa rouva puhemies talousvaliokunnan mietinnössä tuodaan hyvin esille sitran tämän päivän roolia sitra on todellakin hyvin monipuolisella ja hyödyllisellä tavalla ollut aloitteellinen keskeisissä suomen tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä niin kuin täällä kerrotaan tällä hetkellä sitran työ keskittyy nimenomaan kolmeen teemaan

jotka on otsikoitu elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet toisena resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja kolmantena kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit sitra on ollut aloitteellinen esimerkiksi perustulon kokeilemisessa joka perustulokokeilu on myös sisällytetty nyt uuden hallituksen ohjelmaan olen aikaisemminkin täällä todennut tästä perustulosta että se ei todellakaan tule olemaan sellainen suuri kurpitsa joka tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat jotka liittyvät vaikkapa köyhyyteen kannustinloukkuihin yrittäjien sosiaaliturvaan ja niin edelleen mutta olen itsekin kannattamassa hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti tätä kokeilua ja uskon että kun kokeillaan myös niitä hyvin vaikeita haasteita joita tällaiseen perustuloajatteluun liittyy pitää myöntää että noin periaatteellisesti olen vähän varauksellinen perustuloajatteluhan tarkoittaa sitä että kaikille terveille ja työkykyisille ihmisille maksetaan rahaa kotiin itse näen että vähintään yhtä tärkeätä on viedä eteenpäin osallistavaa osallistavaa sosiaaliturvaa jossa työkykyisiltä ihmisiltä edellytetään mutta heille myös tarjotaan mahdollisuutta tehdä merkityksellistä työtä joka on merkityksellistä sekä heidän itsensä että koko yhteiskunnan

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz otti esiin tämän perustulokokeilun varmaan on niin että perustulo ei ole mikään suuri kurpitsa mutta on se silti kokeilemisen arvoinen siitä on suomessa käyty vuosia ellei jo vuosikymmeniä keskustelua olisiko se voi toteuttaa

kuitenkin on puoltavat kokeilua

myös elementtejä mitkä eivät ole

debattia halua käydä

edustaja zyskowicz esitti lyhyessä puheenvuorossaan aika monta perätöntä väitettä hän sanoi että hän ei usko siihen että perustulo korjaisi kaikki maailman ongelmat alkaen köyhyydestä no kuka on niin koskaan väittänyt ei kukaan tietääkseni perustulohan on on malli jota on esitetty sen vuoksi että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei tunnista esimerkiksi kaikkia työn tekemisen muotoja osa ihmisistä tekee nykyään silpputyötä ja sosiaaliturvassa jää helposti katveeseen putoaa ikään kuin sinne verkon väliin huolimatta siitä että meillä on tämä soviteltu päiväraha perustulo auttaisi nimenomaan näitä ihmisiä sillä tavalla että työn tekeminen olisi aina kannattavaa eli antaa ymmärtää eihän perustulo pakota ihmisiä jäämään kotiin vaan nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä toimii sillä tavalla että ihmisen ei välttämättä ole mahdollista ottaa työtä vastaan voi esimerkiksi olla yksinhuoltaja joka pelkää menettävänsä asumistuen ja ja niin edelleen ja sen vuoksi ei pysty ottamaan töitä vastaan kannattaa perehtyä

edustaja alanko kahiluoto sanoi että esitin perättömiä väitteitä tämä hänen väitteensä on perätön väite en puhunut että perustulo ratkaisee kaikki maailman ongelmat köyhyydestä alkaen vaan sanoin että se on esitetty ratkaisuksi suomen ongelmiin kuten juuri köyhyyteen kuten juuri siihen että työnteko ei aina kannusta kuten yrittäjien mutta me olemme yhtä mieltä siitä että kokeillaan sitä ja nähdään hyvät ja huonot puolet edustaja alanko kahiluodon väite siitä että jonkun yksinhuoltajan ei ole mahdollista ottaa työtä vastaan johtuen meidän nykyisestä sosiaaliturvastamme on mielenkiintoinen väite sehän tarkoittaa sitä että ihmisellä on varaa olla työtön ja elää sosiaaliturvan varassa mutta hänellä ei ole varaa mennä töihin tämä on tietysti sellainen valuvika meidän nykyisessä sosiaaliturvassamme jos edustaja alanko kahiluotokin sellaisen siellä tunnistaa että

rouva puhemies suhtaudun näihin niin sanottuihin duubioihin hyvin kiinnostuneesti ja minusta on ihan hyväkin esittää kysymyksiä vanha viisaus sanoo että ei kysyvä tieltä eksy ja edustajille zyskowicz ja elo voi todeta että perustulon keskeisen idean voi kiteyttää jopa viiteentoista sekuntiin sama raha mikä nyt kiertää käytetään se vain fiksummin nykyinen vähimmäissosiaaliturvataso korvataan yhdellä yhtenäisellä summalla ja päästään eroon köyhyysloukuista kannustinloukuista ja mitä tulee siihen huoleen että annetaan rahaa että ihmiset lorvivat kotonaan niin kuten edustaja kahiluoto viittasi nykyään tilanne on se että rahaa annetaan sinne kotiin koska ei oikeastaan ole mahdollisuutta päästä työn syrjään kiinni koska kannustinloukut ovat niin suuria

puhemies perustuloon varmasti liittyvät omat vahvat puolensa mutta myös haittapuolensa vahvana puolena lienee se että meillä on äärettömän byrokraattinen sosiaaliturvajärjestelmä jota on vuosikaudet yritetty saada petrattua entistä sujuvammaksi mutta hieman epäonnistuen

sadalla eurolla nimittäin saa ihan erilaista voi sanoa elinkustannusta sillä on enemmän ostovoimaa inarissa miten meidän järjestelmämme pystyisi parhaiten huomioimaan maan eri alueilla olevat ostovoimaerot

puhemies minäkin yhdyn tähän ihmettelyyn siltä osin että kun meillä on tällä hetkellä huutava pula rahasta ja hallitus esittää tänne hyväksyttäväksi jo ensi vuoden budjetissa ja sen jälkeen huomattavia leikkauksia sosiaaliturvaan ja ne koskevat juuri sitä aluetta joka on kaikkein tarpeellisin ihmisille tyyppiä suoja työttömyyden sattuessa työttömyysturva ne koskevat myös eläkeläisten toimeentuloa asumistukea ne koskevat yleistä asumistukea ja listaa voisi jatkaa kansaneläkkeisiin tehdään miinusmerkkinen tarkistus ensi vuonna niin mistäs tämä innokkuus tulee nyt sitten ryhtyä sanomaan että joo

puhutaanpas tästä perustulosta ikään kuin se ratkaisisi nämä ongelmat jotka meillä tässä ja nyt ovat minä epäilen että ei tule yhtään rahaa lisää ristitään millä nimellä tahansa sosiaaliturva joka on käytettävissä olen kuitenkin sillä kannalla että jos kokeillaan niin sitra olisi hyvä kokeilija sillä on nimittäin erinomaisen paljon resursseja tällaisen kokeilun tekemiseen

arvoisa puhemies tämä keskustelu nyt meni pelkästään perustuloon sitra tekee paljon hyvää työtä ja esimerkiksi aivan tuoreimmissa selvityksissään on käynyt läpi sitä onko siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon tuonut kuitenkaan niitä säästöjä joita on tavoiteltu mutta kun perustulosta puhutaan niin minun mielestäni on hyvä että tämä selvitys tehdään ja järjestelmää varmasti kannattaa yksinkertaistaa ja toisena vaihtoehtona sitten tätä

sosiaaliturva tarvitsee todella remontin se tarvitsee byrokratiaremontin ja se tarvitsee norminpurkutalkoot mutta kun me puhumme perustulosta niin me puhumme hyvin erilaisista asioista se mitä esimerkiksi edustaja lepomäki on esittänyt on aivan toisenlainen malli kuin se mitä vihreät ovat esittäneet tai mitä vasemmistoliitto on esittänyt

täytyy sanoa että minulla on vähän kummallinen olo sekä vasemmalta että oikealta tuomitaan tämä perustulo ja perusteet ovat kummallakin täysin kestämättömät

edustaja viitanen sanoi että on parempi että saadaan peruspäivärahaa kuin että saadaan perustuloa niin ei ole se ei ole ihmisten kannalta parempi ihmisen kannalta on parempi saada se tonni rahaa käteen jos täällä taas edustaja zyskowicz sanoo näin että on se nyt kummallista että tässä maassa on kannattavampaa olla kotona kuin mennä töihin

puhemies omassa puheenvuorossani kannoin huolta hallituksen kokeilusta tässä ja nyt mikä tarkoittaa suomeksi sanottuna että hallitus parhaillaan on linjannut päätöksiä se tulee leikkaamaan sosiaaliturvaa eläkkeensaajilta työttömiltä kaikilta näiltä ja minä väitän että tulee inhimillisesti ja talouspoliittisesti vielä kalliiksi ratkaisuksi tämä hallituksen oma kokeileva sosiaaliturvaa leikkaava talouspoliittinen linjaus

puhemies työnteon pitää aina kannattaa se on vanha kokoomuksen periaate ja itse olen pitänyt tätä periaatetta erittäin keskeisenä jo pitkään ja edustaja tolppanen on on oikeassa siinä että tämän muuttaminen todeksi meidän monimutkaisessa sosiaaliturvajärjestelmässämme ei ole ollut helppoa on ollut kannustinloukkutyöryhmää jo lipposen hallitusten aikana ja niin edelleen on otettu edistysaskeleita mutta edelleenkin ongelma on olemassa kiinnitin vain huomiota siihen miten suorasukaisesti vihreiden ryhmän puheenjohtaja sanoi että ihmisillä on tietyissä tilanteissa varaa olla sosiaaliturvalla mutta heillä ei ole varaa mennä töihin

on todella tärkeätä esimerkiksi niille jotka tulevat uusina työmarkkinoille kuten nuoret ja maahanmuuttajat

rouva puhemies tosiaankin vihreät ovat esittäneet semmoista perustulomallia joka korvaisi kaikki nykyiset vähimmäisetuudet kuten työttömien perusetuudet ja vanhempainpäivärahat työttömyysrahan ja niin edelleen eli tilannehan on siis nykyään sellainen että jos saa työttömyysturvaa niin voi olla sellaisessa tilanteessa jossa jossa satunnaista lyhyttä työkeikkaa muutaman tunnin työkeikkaa ei kannata ottaa vastaan koska se voi ikään kuin pudottaa hänen perheensä sosiaalietuuksien ulkopuolelle ja se on tietysti vaarallinen tilanne esimerkiksi semmoisessa tapauksessa jossa on vaikka kolmen lapsen yksinhuoltaja jonka täytyy kantaa vastuuta siitä että pystyy ostamaan seuraavalla viikolla puuroa pöytään ja me me vihreät ajattelemme näin että onhan se nyt aina parempi että ihminen pystyisi tienaamaan sen sosiaaliturvan päälle sen verran kuin pystyy ja on mahdollista tehdä tehdä töitä tämä nykyinen järjestelmä ei ei sitä salli toivoisin että että niin oikealla kuin sitten demareissa lakattaisiin syyllistämästä työttömiä siitä että he ovat semmoisessa tilanteessa että työnteko jostain syystä ei ei ole mahdollista nykyisen lainsäädännön puitteissa yrittäkää eläytyä sen ihmisen asemaan joka mielellään tekisi töitä mutta jolla ei töitä ole

kokoomuksen ja sosialidemokraattien aatemaailmassa näyttää olevan yksi yhteinen kohta ja se on se että työnteon pitää olla aina kannattavaa tästä me olemme sataprosenttisen yhtä mieltä mutta on sitten toinenkin tärkeä periaate ja se on se että hyvinvointi syntyy vain työstä nyt meillä on jo kaksi muuta reittiä hyvinvointiin ei ole kuin että tehdään töitä ja ihmiset ovat töissä ja sitä pidän pelottavana jos sosiaaliturva työikäisten ja työkykyisten kohdalta irrotetaan työnteosta jos lähtökohta on se että voit jäädä kotiin ja saat siitä huolimatta mikä se summa sitten onkaan seitsemänsataa euroa jos se on vähimmäistulo niin yhteiskunta ei tule pärjäämään kyllä lähtökohdan täytyy olla se että yhteiskunnassa on on oikeuksia ja velvollisuuksia ja velvollisuuksiin kuuluu se että työkykyinen työikäinen on valmis tekemään töitä

juuri näin että niinhän sen pitäisi olla mutta tällä hetkellä ei valitettavasti ole enkä usko että että meilläkään on ainakaan ollut tarkoitus syyllistää vaan kyllähän nämä ongelmat nimenomaan liittyvät tähän meidän nykyiseen järjestelmäämme ja sen sisältämiin kannustinloukkuihin

puhemies tämän nykyisen järjestelmän ongelmahan on nimenomaan se että työtä ei kannata ottaa vastaan jos työ on pätkissä sitä on hyvin vähän koska silloin tämä sosiaaliturva leikkaantuu ja ihmisen taloudellinen tilanne heikkenee sitten siitä että hän ei olisi ollenkaan töissä suhteessa siihen että hän ottaa tätä työtä vastaan kyllähän nykyinen järjestelmä on passivoiva ja mahdollistaa myös sen kotona olemisen ilman työntekoa sehän itse asiassa on sosiaaliturvan tarkoituskin että ihminen jolla ei ole työtä voi voi kuitenkin tulla toimeen tässä maassa ja kyllä se lähtökohtainen ongelma kuitenkin on se että ei ole tarpeeksi työtä suomessa eli kyllä tämä työttömien syyllistäminen olisi syytä unohtaa mutta kyllä sosiaaliturvan täytyy muuttua kun työelämä on muuttunut ja yhteiskunta on muuttunut perustulo olisi siihen hyvä ratkaisu mutta hieman minua huolestuttaa se

puhemies varmaan me kaikki tässä salissa ja muuallakin olemme samaa mieltä että työnteon tulee olla aina kannattavaa tulee olla lähtökohta perustulosta on keskusteltu hyvinkin paljon ja varmaan se jakaa myöskin mielipiteitä itse kyllä kannatan sitä että perustuloa kokeillaan ja on kaiken kaikkiaan hyvä asia että hallitus on ottanut hallitusohjelmaan nimenomaan perustulokokeilun perustuloa kannattaa selvittää ja kokeilla koska se voi myös esimerkiksi vähentää sosiaaliturvan byrokratiaa joka on erittäin raskasta tällä hetkellä ja perustulokokeilu myöskin kannustaa tulevaisuudessa työntekoon

sitran havaintoihin tulee paneutua sillä ne ovat niitä harvoja kokonaisuuksia tässä maassa jotka edustavat luovaa ajattelua palveluiden järjestämisessä erityisesti kestävän hyvinvoinnin ja työn malli ansaitsee huomion tämä perustulo on sellainen asia josta on mielikuva jossa on jaossa vastikkeetonta rahaa ja jotenkin tämä pitäisi saada muutettua suhtaudun tähän perustulokokeiluun positiivisesti mutta en vastikkeettomana kokeiluna tässä meidän nuorin tyttäremme kun meni joku vuosi sitten naimisiin niin niin hän ja uusi puolisonsa kun kuulivat että tämmöinen perustulo on tulossa niin totesivat mitä hyvänen aika saataisko me ville yhdessä tuhatviisisataa euroa kuussa mehän ei tehdä enää ikinä mitään minusta tämä mielikuva joka heillä oli kertoi juuri siitä ongelmasta mikä tässä perustulokeskustelussa on ja on nyt tärkeätä että se kokeillaan ja katsotaan palveleeko se sitä mihin

nykyään kahden kahdeksantoista vuotta täyttäneen nuoren on täysin mahdollista nostaa tuhatviisisataa euroa kuukaudessa ja paljon enemmänkin tekemättä mitään meillä on sellainen työttömyysturva joka on on reilu seitsemänsataa euroa kuukaudessa sen päälle saat asumistukea ja jos asumistuki ei riitä niin saat toimeentulotukea mutta nykyisen järjestelmän ongelma on se että nämä sosiaalietuudet muodostavat ikään kuin katiskan josta työttömän köyhän on hyvin vaikea ponnistella ulos eli tässä meidän vihreiden mallissa ihmiset saisivat saman suuruisen sosiaaliturvan kuin nykyään mutta kaikki työ olisi aina kannattavaa ja sallittua se on se keskeinen ero eli köyhällä olisi mahdollisuus perustulojärjestelmässä kohentaa omaa elämäntilannettaan päästä ulos sieltä köyhyyden katiskasta ja esimerkiksi aikuisen työttömän ihmisen olisi mahdollista kouluttautua juuri tänään saatiin uutinen että hallitus on poistamassa